Euroopan unioni on sitoutunut kaikkien Länsi Balkanin maiden eurooppalaiseen tulevaisuuteen, ja tämä on tärkeä asia. Montenegron EU jäsenyysneuvottelut täyttävät pian vuoden, ja vuodessa on todella saatu paljon aikaan hyvää kehitystä.

Montenegro on kulkenut rakenneuudistusten eturintamassa Länsi Balkanilla, ja se on onnistunut talouspolitiikassaan Euroopan talouskriisistä huolimatta. Tämä jos mikä puhuu puolestaan yritystä on ja tahtoa. Työttömyyden torjuminen, uusien työpaikkojen luominen ja kilpailukyvyn parantaminen, ne ovat tietysti Montenegrolla edessä, mutta niin ne ovat myös Euroopan unionilla. Montenegroa voidaan kaikin puolin pitää EU kandidaattien joukossa todellisena mallimaana, ja se on onnistunut myös tässä liitosprosessissa luomaan loistavat suhteet ja parantamaan suhteita länsinaapureittensa kanssa.